enemmän. Neuvosto leikkaa, jäsenvaltiot leikkaavat, ja nyt vaikuttaa siltä, että täällä parlamentissakin on sellainen tunnelma, että myös EUn budjettia pitää leikata. Eihän näin rakenneta tulevaisuutta! Pian Euroopan unionissa ei ole koheesiopolitiikkaa, eikä aluepolitiikkaa, eikä työllisyyspolitiikkaa, eikä talouspolitiikkaa, on vain finanssipolitiikkaa.